Arvoisa puhemies, kun puhutaan julkisesta tuesta, täytyy myös muistaa se, että joissakin tapauksissa julkinen tuki voi väärentää kilpailua. Kun puhutaan yhteismarkkinoiden kohdalla nimenomaan hiilikaivoksista ja niiden tukemisesta, täytyy todeta, että meidän Euroopassa tulisi katsoa kestävämmin tulevaisuuteen. Hiili on tällä hetkellä yksi pahimmista fossiilisista polttoaineista, joka todellakin tuhoaa satojatuhansia elämiä vuoden aikana erilaisten päästöjen kautta.